Arvoisa puhemies, merten jätteistä jopa 85 prosenttia on muoviroskaa.

Direktiiviehdotuksen tarkoituksena on kieltää tietyt kertakäyttöiset muovituotteet, kuten ruokailuvälineet, lautaset ja pillit, jotka voidaan jo nykyisellään tuottaa vaihtoehtoisista ja kestävimmistä materiaaleista. Muovipullojen keräysaste pyritään nostamaan 90 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Tämä tavoite voidaan saavuttaa esimerkiksi tehokkaalla panttiin perustuvalla pullonkeräysjärjestelmällä, jota voitaisiin entisestään tehostaa korottamalla pullopantin hinta esimerkiksi yhteen euroon. Pidän positiivisena sitä, että tuotepakkauksiin merkitään tietoja roskaamisen haittavaikutuksista ja siitä, miten syntyvä jäte tulee lajitella.